Kumppanuus ja yhteistyö Venäjän kanssa on toki tärkeää, mutta meillä on syytä olla huolissaan Venäjän oikeusvaltion suunnasta. Me emme saa hyväksyä ihmisarvon ja demokratian periaatteiden toistuvia ja räikeitä rikkomuksia.

Oikeusvaltioon ei kuulu se, että räikeitä loukkauksia tarkkailevia kansalaisjärjestöjä uhkaa lainsäädäntömuutosten myötä toimintojen lopettaminen. Asia on yksiselitteinen lainsäädäntö, joka syrjii seksuaalivähemmistöjä heidän suuntautumisensa tai sukupuoli identiteettinsä perusteella, rikkoo itse Venäjän omia ja Venäjää sitovia kansainvälisiä velvoitteita.